Arvoisa puhemies, on surullista, että Ukrainan kriisin ohella Venäjän valtio loukkaa myös omien kansalaistensa oikeuksia. Olemme tällä viikolla kuulleet myös, kuinka venäläistoimittajat ovat eronneet työtehtävistään vastalauseena tiukentuvalle sensuurille. Nyt käsiteltävän päätöslauselman valossa krimiläisiä odottaa kaikkea muuta kuin paratiisi, jos laiton alueliitos etenee.

Kansalaisvapauksia tukahduttavat uudet lait, mielenosoittajien mielivaltaiset vangitsemiset ja tuomiot ja vähemmistöjen sorto eivät saisi olla enää todellisuutta vanhassa eurooppalaisessa sivistysmaassa Venäjällä. Bolotnaja aukion tapahtumiin osallistuneiden mielenosoittajien tuomitsemiset ovat poliittisesti motivoituneita ja ne polkevat oikeusvaltioperiaatetta.

On syytä osoittaa, että lait ja sopimukset ovat vahvempi voima kuin tankit ja kasakkaruoskat. Muun Euroopan kanssa yhteisen antiikin Kreikan sivistyksen ja kristinuskon perinteen jakavan Venäjän on syytä muistaa sitoumuksensa Euroopan neuvoston jäsenenä ja eurooppalaisena sivistysvaltiona. Ei ole yhdentekevää, millaista idänpolitiikkaa Eurooppa harjoittaa.

Koska emme tunne itseämme tarpeeksi syvällisesti, ei meillä ole myöskään rohkeutta voittaa pelkoamme toisiamme kohtaan. Euroopan ulkosuhdehallinnon ja kaikkien jäsenmaiden on pyrittävä jatkamaan yhteistyötään Venäjän kansalaisyhteiskunnan kanssa. Venäjää tulee myös tukea ja rohkaista kunnioittamaan kaikkien ihmisten ihmisarvoa ja moniarvoisuutta.